Yhtään opposition edustajaksi luokiteltua ehdokasta ei päässyt läpi, koska monet keskeisistä oppositiojohtajista istuvat joko vankilassa tai heidän rekisteröintinsä ehdokkaaksi estettiin.

Olisinkin kysynyt komissaarilta, nyt kun pakotteet ovat erääntymässä, niin millä tavalla aiomme jatkaa, jotta linjamme pysyy johdonmukaisena ja toisaalta, kun kesällä olemme aloittaneet tällaisen modernisaatiodialogin Valko Venäjän kanssa, mikä tämän dialogin kohtalo on?